Tällä tavalla voidaan saada koko euro alue kriisiin, koska vitkuttelu on myrkkyä tällä hetkellä. Markkinat seuraavat myös sitä, pystyykö Euroopan unioni päätöksentekoon.